Arvoisa puhemies, täällä käyty keskustelu on ollut erittäin mielenkiintoinen ja näyttää siltä, että Euroopan parlamentti on erittäin voimakkaasti sitoutunut tukemaan Kööpenhaminan ilmastokokousta.

Haluan omasta puolestani korostaa myös metsäpolitiikan ja metsien merkitystä, koska metsät ovat hiilinieluja, jotka sitovat hiilidioksidia.